Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä ja on tärkeä asia, että tässä parlamentin päätöslauselmassa EUn ulkosuhdehallinnon kehittämiseksi painotetaan maantieteellistä tasapainoa. Tällä maantieteellisellä tasapainolla ja jakautumisella tietysti tarkoitetaan sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden tulee olla tasapainoisesti ja tasapuolisesti edustettuna tässä hallinnossa mukana.

14 prosenttia diplomaateista on ranskalaisia. He ovat varmasti hyviä, mutta muissakin jäsenvaltioissa on aivan erinomaisia diplomaatteja. Kuten lady Ashton totesi, 18 prosenttia tulee 12 uudesta jäsenvaltiosta, mutta toinen puoli on se, että 15 vanhasta jäsenvaltiosta tulee 82 prosenttia. Tämä ei ole tasapuolista, ja tähän tulee saada korjaus. Tässä on tekemisen paikka, ja tähän parlamentti odottaa korjausta.